Arvoisa puhemies, viime kuukausien tapahtumat Valko Venäjällä paljastavat selvästi, kuinka kansalais ja poliittisia oikeuksia loukataan edelleen systemaattisesti hallituksen toimesta.

Ales Mihalevitšin ja muiden kuuden opposition presidenttiehdokkaan vangitseminen sillä perusteettomalla verukkeella, että he olisivat yllyttäneet väkivaltaisia mielenosoituksia, rikkoo poliittisia oikeuksia. Samoin toimittaja Natalia Radinan vangitseminen yli kuukaudeksi kutistaa entisestään mahdollisuuksia vapaaseen mielipiteen ilmaisuun Valko Venäjällä.